päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla oleville ministereille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

ensimmäisenä sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä edustaja filatov olkaa hyvä
arvoisa puhemies me kaikki olemme saaneet voimakkaasti palautetta niin sanotusta aktiivimallista ihmiset ovat olleet vihaisia siitä että työttömyysturvaa leikataan mutta vielä suurempi joukko ihmisiä on ollut ahdistuneita ja huolissaan siitä siitä miten he pystyvät täyttämään tämän niin sanotun aktiivimallin velvoitteet he ovat yrittäneet ja yrittäneet saada työtä mutta eivät ole sitä löytäneet ja nyt heiltä puuttuu usko siihen että he jatkossa voisivat löytää keikkatöitä tai edes näitä työvoimapoliittisia aktiivitoimia koska niidenkin määrä on rajattu

tietysti nyt aktiivimallin astuttua voimaan tarvitaan soveltamisohjeet jotka valmistellaan yhdessä useiden tahojen kanssa siitä ei pelkästään stm ole sanelemassa sisältöä vaan se tapahtuu prosessissa mutta kuten hyvin tiedetään me kaikki täällä tiedämme myös hallitus tätä aktiivimallin seurantaa tulee toteuttaa erittäin tarkasti tämän on eduskunta lausumassaan silloin kun laki on hyväksytty edellyttänyt meillä on tähän varmasti keinoja soveltamisohjeista on annettu jo ensimmäinen versio on täsmennetty niitä lukuja ja ne ovat näillä hetkillä valmiina korostan siis sitä että hallitusta sitoo nimenomaan eduskunnan lausuma tämän työttömyysturvalain muutoksen seuranta aivan kuten siinä lausumassa on ja tätä hallitus tulee toteuttamaan

arvoisa rouva puhemies täydennän ministeri mattilan vastausta siltä osin mistä itse olen vastuussa eli nimenomaan työvoimapalveluista nythän siis tässä laissa joka säädettiin on näitä palveluita jotka katsotaan katsotaan aktiivitoimiksi eli kun ihminen on viisi päivää näissä työllistymistä edistävissä palveluissa

siis työnhaku uravalmennus työkokeilu koulutuskokeilu työvoimakoulutus työttömyys etuudella tuettu omaehtoinen opiskelu ja kuntouttava työtoiminta

meidän myös täytyy nyt seurata kuten eduskunta edellyttää miten tämä lähtee toimimaan ja tarvittaessa puuttua siihen ja resursoida te hallintoa mutta myös ostopalveluiden kautta niin että voidaan vapauttaa te hallinnossa heidän

arvoisa puhemies minusta tuntuu aika käsittämättömältä että ministeri sanoo että soveltamisohjeita valmistellaan koska meillä on laki voimassa te toimistolta kelalta ja muualta kysytään miten tätä nyt toimeenpannaan mitkä ovat yksilönä työttömänä yksilönä minun velvollisuuteni

ainoastaan kirjautua työttömäksi työnhakijaksi ja nyt häntäkin koskevat nämä velvoitteet hänen kaltaisiaan on muitakin ja sen lisäksi meillä on yli neljäkymmentätuhatta pitkäaikaissairasta jotka joutuvat täyttämään nämä velvoitteet jotka on mitoitettu ikään kuin työkykyisille työkuntoisille ja työmarkkinakelpoisille ihmisille miten voi olla niin että laki joka ei ole oikeus eikä kohtuus on toimeenpanossa eikö se pitäisi nyt keskeyttää ja korjata nämä puutteet

tarkennan vielä arvoisa puhemies tätä sanomaani siitä että soveltamisohjeet valmistellaan prosessissa se on aina näin ennen ja niistä on annettu voimaantulo ohje yhdeksäs ensimmäistä sen lisäksi niitä tarkennuksia täytyy tehdä koska eduskunta on tehnyt muutoksia on päivänselvää että eduskunnan tahtoa täytyy niiltä osin kunnioittaa kysyjä on tietenkin ottanut tässä esille aivan olennaisen asian eli joka kokee olevansa ja osin myös tuntuu olevan väliinputoajana kun puhutaan työkyvystä ja siitä mitä on jäljelle jäänyt työkyky tai kun tilanteet muuttuvat terveystilanne muuttuu meillä on hallituksessa käynnissä kuitenkin kärkihanke ote osatyökykyisiä koskeva hanke joka pureutuu osatyökykyisten tilanteeseen tämä kärkihanke on vielä menossa ja minä uskon että tätä kärkihankkeen työtä voidaan myös käyttää hyväksi tämän lain muutoksessa
ja sitten kysymykset jatkuvat vihreän eduskuntaryhmän edustaja edustaja aalto te olette toivonut myöskin tästä aiheesta olkaa hyvä
kiitoksia arvoisa puhemies vihreiden mielestä ei ole oikein että ihmistä voidaan rangaista työttömyysturvan leikkauksella leikkauksella tilanteessa johon hän itse ei voi vaikuttaa työttömiltä odotetaan joustoa keikkatöiden vastaanottamista tai yritystoimintaa mutta hallitus on tehnyt siitä vaikeampaa muun muassa rajaamalla työttömien lasten oikeutta päivähoitoon hallituksen on tarkoitus huhtikuun aikana käydä läpi aktiivimallin vaikutuksia ja syytä onkin jos esimerkiksi valtiosihteeri martti hetemäen täytyy opastaa julkisuuden kautta pääministeriä siitä mitä aktiivimalli todellisuudessa tarkoittaa

arvoisa puhemies tunnistin tuosta kysymyksen aktiivimallin korjaamisesta vapaaehtoistyön osalta sitä hankaloittaa huomattavasti se että meillä ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa lainsäädäntöä vapaaehtoistyöstä niin kuin monissa euroopan maissa on tiedän että tähän asiaan eduskunnan vapaaehtoistyön verkosto on useita kertoja kiinnittänyt huomiota ja siinä on tietysti se että sitä lakia ei varmaankaan huhtikuuhun mennessä saada saada tehtyä mutta kuten sanoin olen tässä useaan kertaan todennut todennut että tietenkin hallituksen on seurattava tämän lain voimaantuloa hyvin tarkasti minulla ei ole mitään epäilystä siitä etteikö hallitus tule näin tekemään

edustaja aalto kysyi onko hallitus harkinnut kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämistä hallitus ei ole pelkästään harkinnut vaan hallitus on myös tehnyt kohtuuhintainen valtion tukema vuokra asuntotuotanto on tällä hetkellä korkeammalla tasolla kuin yhtenäkään vuonna teidän ja sdpn ollessa hallituksessa hallitus tekee eikä vain harkitse

suomalaisten peloista ja huolista aktiivimalliin liittyen kertoo myöskin se että kansalaisaloite aktiivimallin perumiseksi on saanut valtavan määrän allekirjoituksia ja voimme mielestäni myöskin olla kiitollisia siitä koska sen ansiosta on myöskin käyty erittäin tarpeellinen ja tervetullut laaja keskustelu suomalaisen työvoimapolitiikan epäkohdista ja ongelmista koulutuksia ja ja työtä on tarpeeseen nähden liian vähän työvoimahallinnossa on vähemmän henkilöstöä kuin ruotsissa ja tanskassa ja sen lisäksi karenssit ovat suomessa paljon ankarampia kuin näissä maissa tämän aktiivimallin keskeisin ongelma on se että se pahentaa suomalaisen työttömyysturvan pahinta ongelmaa joka on liiallinen ja lannistava byrokratia vasemmistoliitto on esittänyt että byrokratian purkamiseksi pitäisi kokonaan luopua työvoimapoliittisista karensseista ja haluan nyt kysyä vastaavalta ministeriltä harkitseeko hallitus työvoimapoliittisten karenssien lyhentämistä jotta suomi tältä osin kulkisi pohjoismaalaiseen suuntaan työvoimapolitiikassa

arvoisa rouva puhemies ihan ansiokas puheenvuoro missä pohdittiin

tehtiin vertailua pohjoismaihin mutta silloin kun tehdään pohjoismaista vertailua niin silloin kyllä pitää ottaa huomioon kaikki mitä liittyy siihen esimerkiksi ruotsissa on erittäin tiukkaa ja tanskassa on erittäin tiukkaa siellä oikeasti pakotetaan hakemaan tekemään töitä jotta saa korkeampaa työttömyysturvaa eli jos me haluamme puhua tästä niin sitten pitää puhua sekä plussista että miinuksista eikä vain kertoa mitä hyvää toisessa mallissa on ja toisessa ei minä haluan korostaa sitä että meillä on tällä hetkellä näitten palvelujen osalta määrärahatilanne valtakunnallisesti hyvä on yksi parhaista keinoista puuttua näihin ongelmiin siihen kannustetaan meillä on tulossa markkinointikampanja missä me kerromme mitä palveluja on saatavana hallituksen tahtotila on se että me menemme siihen että jokainen pystyisi mahdollisuuksiensa mukaan osoittamaan sen aktiivisuutensa ja sitä työtä me tässä nyt

arvoisa rouva puhemies tässä keskustelussa on jäänyt yksi pieni ja samalla erittäin suuri kysymys kertomatta kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen tällä hetkellä meidän työllisyysasteemme on reilusti yli seitsemänkymmentä prosenttia joka puolella joka alalla tuo työttömyys on pienentynyt myös pitkäaikaistyöttömien määrä on pienentynyt kuitenkin kun tuota aktiivimallia ajatellaan niin pohjois suomessa kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa kun olin tuossa mellakassa puhumassa perjantaina ihmiset tulivat hyvin mielellään puhumaan minulle siinä edessä ja sanoivat että he eivät ole saaneet pohjoisesta työtä kun eivät ole siellä kohdanneet sitä organisaatiota joka siellä sitä työtä tarjoaa eli työvoimaa on tarjolla

puhemies erittäin hyvä kysymys tosiaan työllisyysaste on yli seitsemänkymmentä prosenttia tässä keskustelussa usein unohtuu se että kiinnitetään huomio sinällään ihan tarpeellisesti tähän aktiivimalliin ja unohdetaan kokonaisuus se kokonaisuus on hallitusohjelma jonka tavoite on seitsemänkymmentäkaksi prosenttia se vaatii toimenpiteitä ja niitä toimenpiteitä hallitus on tehnyt yksi toimenpide on se että me olemme tuoneet muuntokoulutuksen kiitos eduskunnan nopealla aikataululla vieneet sen läpi ja tätä muuntokoulutusta laajennetaan muillekin aloille muun muassa matkailuun mikä lapissa vetää nyt hyvin

puhemies edustaja torvinen to tean teille että se oli järjestäytynyt mielenilmaus jossa oli kahdeksantuhatta ihmistä paikan päällä on käsittämätöntä että te leimaatte tämmöisen mellakaksi hallituspuolueen mellakaksi hallituspuolueen kansanedustajana arvoisa puhemies on hyvä että ihmisiä tuetaan ja aktivoidaan työelämään takaisin siellä on paljon tarpeita ihmisillä on osaamisvajetta ja ihmisillä on tarpeita saada apua siihen niin että työllistytään tämän ymmärtävät suomalaiset yleisesti ottaen erittäin hyvin ja vahvasti mutta se se on mennyt yli ymmärryksen ja se herättää huolta ihmisissä että leikataan toimeentulosta sellaisilta ihmisiltä jotka yrittävät töihin yrittävät palveluihin ja eivät niitä saa tämä on se käsittämätön piirre tässä hallituksen mallissa että leikataan työttömyysturvaa ihmisiltä jotka yrittävät päästä töihin tai palveluihin nyt kysyn ministeri mattila sitä mitä edustaja edustaja filatov kysyi tuossa aikaisemmin oletteko te valmis keskeyttämään tämän toimeenpanon jotta nämä ongelmat jotka tässä on saadaan kuntoon tämän mallin osalta ettei ihmisten tarvitse odottaa huhtikuuta että te te alatte miettimään miten tämä

arvoisa rouva puhemies en täysin logiikkaa löytänyt tuosta kysymyksestä siitä että oltaisiin odottamassa huhtikuuta tässä on menossa helmikuu tammikuun ajan on tehty varmasti töitä myöskin näitten ohjeitten kanssa ja jo ennen tammikuuta tätä on valmisteltu viime vuonna tämä on ollut

on tehty kilpailukykysopimusta ja niin sanottua kymppilistaa josta eilen saatiin myös sitten nollatuntisopimuksia koskevaa lainsäädäntöä parannettua eli korostan sitä että eduskunta on edellyttänyt tämän mallin seurantaa stmssä on mahdollista edelleen paneutua vielä enemmän tähän kärkihankkeen kautta joka pureutuu osatyökykyisten tilanteeseen sen hankkeen puitteissa on on edellytyksiä meillä on vielä toimenpiteisiin ja varmasti siihen keskusteluun mahdollisuus työ ja elinkeinoministeriön kanssa

arvoisa puhemies niin kuin totesin on hyvä että ihmisiä tuetaan autetaan palveluitten kautta työelämään takaisin etenkin pitkäaikaistyöttömiä nuoria työttömiä pitää auttaa sinne pitää satsata ja on hyvä että ministeri orpo on ilmoittanut että rahaa jollakin tavalla löytyy lisää

tuhansia ihmisiä jotka miettivät omaa toimeentuloaan sen takia että hallitus on päättänyt leikata semmoisiltakin ihmisiltä jotka ovat aktiivisia yrittävät työelämään mukaan yrittävät päästä palveluihin mutta eivät pääse ja näiltä ihmisiltä leikataan toimeentuloa tämän hallituksen esityksen mukaan sitten on nämä kaikki ongelmat jotka liittyvät vajaatyökykykyisyyteen sairauteen ja jotka aiheuttavat sen että joutuu työmarkkinatuelle ja ja näitten samojen toimenpiteitten kohteeksi ja leikkauksiin kysyn uudelleen ettekö te ministeri mattila ymmärtänyt kysymystäni siitä oletteko valmis keskeyttämään tämän lainsäädännön toimeenpanon estämään

ensinnäkin tämä aktiivimalli on vain yksi osa kymmenen toimen kokonaisuutta niin sanottua kymppilistaa jossa on helpotettu työttömän opiskelua yrittämistä iso joukko työttömiä vanhimmasta päästä on päässyt lex lindström lain avulla eläkkeelle ja niin edespäin tässä on isosta kokonaisuudesta kysymys työttömiä työnhakijoita on seitsemänkymmentäneljätuhatta ihmistä vähemmän kuin hallituskauden alussa tavoitteemme on sadannenkymmenennentuhannennen vilpitön tavoitteemme kokonaisuudella kaikilla toimilla on se että ihminen saa työtä

alkavalla työttömyysjaksolla ei leikkaannu koska sieltä alkupäästä on vähennetty omavastuupäiviä mutta se mikä on avannut on se että kun esimerkiksi superin johtajan kanssa keskustelin hän sanoi että heidän kassan jäsenistä viisikymmentäkahdeksan prosenttia on työkyvyttömiä jotka ovat aktiivimallin piirissä tämä herättää isoja kysymyksiä tämä meidän pitää käydä

arvoisa rouva puhemies aivan kuten pääministeri sanoi tämä on yksi osa erittäin isosta paketista nyt kun kuuli arvoisien ministereitten vastauksia niin oli hieno kuulla ensinnäkin valtiovarainministeriön sanoneen että työvoiman määrärahoja tulisi lisää tähän että saadaan saadaan vietyä eteenpäin nämähän ovat aikaisemmin ainakin olleet esillä ja nyt ministeri lindström sanoi että voitaisiin katsoa vaikka tiettyjä palveluseteleitä ja vastaavia ja voisi katsoa että tämä työvoimanvälitystoiminta laajenisi ja katsottaisiin erilaisia vaihtoehtoja kun sitä on pidetty suurena ongelmakohtana sehän liittyy varmasti myöskin kasvupalvelulakiin onko tähän tulossa jotenkin nopealla aikavälillä se että eri toimijat voivat siirtyä

arvoisa puhemies kyllä kun me mietimme mitä näitä aktiivitoimenpiteitä voitaisiin tehdä niin yksi on se että tähän aktiivimallin aiheuttamaan lisäkysyntään voidaan vastata ja samalla valmistautua maakuntauudistukseen laajentamalla näitä ostopalveluja kahdessa vaiheessa esimerkiksi nyt tänä keväänä ely keskukset voivat jo kilpailuttaa lisähankintoja lisähankintoja olemassa olevista resursseista erityisesti lyhytkestoista henkilökohtaista palvelua kuten työnhaku ja uravalmennusta tähän liittyen

puhemies ihmisten kaikenpuolinen aktivointi on tietysti erittäin kannatettavaa ja sitä perussuomalaiset kannattavat mutta me katsomme että se että kepillä yritetään kannustaa on kyllä rangaistus eikä mikään kannustus tästä voisi vetää kysymyksen onko hallitus valmis todella kannustavaan työvoimapolitiikkaan niin ministeri lindström sanoikin tanskan mallissako se on että kun on aktiivinen annetaan lisää tukea voidaanko tällaista mallia ajatella ja ja luopua tästä nyt voimassa olevasta laista joka esimerkiksi alueellisesti kohtelee ihmisiä todella huonosti mitä emme voi missään tapauksessa hyväksyä

arvoisa rouva puhemies kyllä edustaja kankaanniemi olette siinä ihan oikeassa että yksi huoli tässä ovat nämä alueelliset erot että joka paikassa ei pysty ihan samalla tavalla sitä aktiivisuuttaan osoittamaan tämä tietenkin on se yksi huoli joka hallituksen täytyy sitten kyetä ratkaisemaan että miten tähän tähän suhtaudutaan se on ihan totta että kun me otamme joka maasta itsellemme vain hyvät puolet ja unohdamme ne toiset miinukset silloin me jo olemme semmoisessa keskustelussa että se ei ole tasapainossa sen takia käytin tätä esimerkkiä olen itse käynyt siihen tanskan malliin tutustumassa niin kuin varmaan moni muukin ja moni muukin tietää minkälainen se systeemi on olemmeko me sitten suomessa kertaheitolla siirtymässä johonkin tanskan malliin emme ole vaan tämän pitää olla tasapainossa sen kepin ja porkkanan välillä jos tämmöistä ilmaisua tässä nyt käytän ja uskon että ei kukaan täällä vastustakaan sitä

siitä sitten sanktioita tulisi

rouva puhemies on ihan selvää että työllisyysasteen nostamiseksi tarvitaan monenlaisia keinoja ja esimerkiksi viime kaudella poistettiin monia työnteon esteitä ja saatiin sillä tavalla esimerkiksi osa aikaisen työn määrää nostettua mutta tässä laissa ongelmana on muun muassa se minkä asiantuntijat toivat esille sosiaali ja terveysvaliokunnan asiantuntijakuulemisissa että tämä on ensinnäkin rankaiseva rankaisee työtöntä asioista joihin hän ei voi itse vaikuttaa ja sitten kolmanneksi tämän seuraaminen on hyvin vaikeaa sen vuoksi

mahdollinen koheneminen johtuisi juuri tästä laista tämän vuoksi kysyn eikö nyt kannattaisi todellakin keskeyttää tämän aktiivimallin toimeenpano ja miettiä miten tämän lain vakavat puutteet korjataan

arvoisa rouva puhemies emme me tätä nyt keskeytä vaan viemme tätä määrätietoisesti eteenpäin huomioiden sen mitä eduskunta meiltä edellyttää me seuraamme tätä ja totta kai teemme korjaavia toimenpiteitä eihän eihän nyt hyvänen aika lainsäädäntö voi olla sellaista että se ei ole ollut juuri ollenkaan voimassa ja sitten ikään kuin lyödään hynttyyt lattialle ja sanotaan että tämä oli tässä tätä seurataan ja tarvittaessa korjataan ja te puolella tehdään kaikki ne toimenpiteet mitä meillä on käytettävissämme jotta ihmisille tulee mahdollisuus osoittaa se oma aktiivisuutensa

pääministeri sipilä vielä jatkaa arvoisa
puhemies sen verran täydennän vielä että tässä salissa oli kova vastustus silloin kun puhuttiin työttömän määräaikaishaastatteluista me puhuimme silloin pakkohaastatteluista ja niin edespäin kovaa pelottelua niistä tänä päivänä niistä tulee valtavan hyvää palautetta työvoimahallinnolta työttömiltä että kolmen kuukauden välein käydään työttömän kanssa henkilökohtaisesti läpi asiat ja tehdään yhteinen työllistämisen suunnitelma mistä tässä nyt on kysymys tässä on kysymys siitä että kahden viikon aikana kolmen tunnin työjakso joka esimerkiksi kahdentuhannenviidensadan euron kuukausipalkalla viidentoista euron tuntipalkalla tarkoittaa noin sadan euron lisätienestiä kuukaudessa sen saa tienata ilman että työttömyysturva pienenee jos kaksisataatuhatta työtöntä on tämän aktiivimallin mukaisten toimenpiteiden piirissä se tarkoittaa sitä että kaksisataa miljoonaa tulee työttömille lisää vuodessa

arvoisa puhemies en kyllä hyppää valtiovarainministerin tontille ja rupea veroista puhumaan mutta ehkä täydennän tätä edustajan sinällään erinomaista kysymystä tässä monesti tulee pikkuisen vääriäkin vääriäkin tulkintoja eli siltä osin mitä katsotaan tämmöiseksi aktiiviseksi palveluksi täytyy huomata että työvoimaviranomainen järjestää palveluja se mikään semmoinen että minäpä menen tuohon vaan työvoimaviranomainen päättää mitä niitä palveluja on ja tämä on tietenkin hyvä huomioida kun näistä asioista puhutaan

teidän puheenvuorossanne oli useampi jos jos sattuu löytymään töitä jos sattuu olemaan semmoista työtä missä tuommoisia palkkoja saa niin silloin tämä malli toimii mutta kun todellisuus on se että kaikkialla niin kuin ministeri lindström totesi kaikkialla nämä palvelutkaan eivät toimi sillä tavalla että voisi päästä palveluihin kaikkialla ei ole sitä työtä ja teidän mallinne teidän mallinne rangaistusmalli leikkaa näiltä ihmisiltä jotka yrittävät työhön tai viisi prosenttia työttömyysturvasta karkeasti ottaen meidän mielestämme annoitte väärän todistuksen äsken sosiaalidemokraattinen puolue on kannattanut sitä että aktiivisia palveluita lisätään ja haastattelu on hyvä keino sille että viedään asioita eteenpäin mutta toivon todellakin että te mietitte uudelleen tämän toimeenpanon tämän lainsäädännön toimeenpanon sen takia että itsekin totesitte että tuli yllätyksenä se miten tämä kohtelee niitä ihmisiä jotka ovat

arvoisa puhemies viittasin tässä salissa käytyyn määräaikaishaastatteluihin liittyvään kysymykseen silloin täällä peloteltiin pakkohaastatteluilla mutta mutta kun nyt käytäntöä on on jonkun aikaa pidetty niin palaute on erittäin positiivista näistä määräaikaishaastatteluista ja sama sama tulee olemaan tämän aktiivimallinkin osalta ensinnäkin kun on se velvoite kahden viikon välein kolmen tunnin työjakso kahdeksantoista tuntia kolmen kuukauden aikana niin lähtökohta on se että koko maassa pitäisi syntyä tällaisia työmahdollisuuksia mutta eduskunnan velvoitteen mukaisesti hallitus on luvannut seurata tämän toteutumista sillä tavalla että kukaan ei joudu kohtuuttomaan tilanteeseen ettei näitä velvoitteita pystyisi käytännössä täyttämään me olemme myöskin lisänneet

puhemies aktiivimalli on velvoittanut työttömiä jo kuukauden ja kahdeksan päivää ja toistaiseksi me emme ole saaneet soveltamisohjeita joista työtön voisi katsoa mihin se aktiivimalli häntä tarkalleen ottaen velvoittaa

siitä mihinkä heitä velvoitetaan eikä myöskään viranomaisilla joidenka pitäisi näiden velvoitteiden toteutumista seurata mikä on se suunnitelma millä lailla tätä nyt seurataan
myönnän kaksi puheenvuoroa ministereille elikkä ministeri mattila ja äskeiseen kysymykseen oli vielä ministeri orpolla vastaus
arvoisa puhemies soveltamisohjeet kuten jo totesin ja nyt kolmannen kerran totean valmistellaan prosessissa jossa on mukana finanssivalvonta työttömyyskassat kela ja ek tätä on valmisteltu jo viime vuodesta lähtien ja sitä keskustelua on käyty mutta myös tässä asiassa kuten pääministeri totesi on on alueellisia kysymyksiä palvelujen suhteen ei missään saa tulla kohtuutonta tilannetta ja niiltä osin lakia täytyy parantaa mutta nyt me menemme tällä mikä on voimassa ja hallitus varmasti tätä seuraa niin kuin moneen kertaan täällä todettu on

arvoisa puhemies tässä on moneen kertaan viitattu siihen että palveluja ei ole saatavilla täällä on toisaalta myöskin kerrottu että hallitus on löytänyt keinon millä me pystymme turvaamaan työvoimapalveluiden resurssit jotta palveluita on sitä paitsi meillä tulee te keskuksista eri puolilta viestiä siitä että palveluita ja työmahdollisuuksia riittää muun muassa kainuun te keskuksen johtaja kertoi tämän isossakin haastattelussa eli meidän velvollisuutemme on vastata siihen että palveluja on ja me pidämme siitä huolta me suuntaamme tähän lisää määrärahoja tarvittavan määrän mutta sitten haluaisin yleisesti sanoa kun mahdollisuuden saan että te olette tässä salissa vastustaneet joka ainutta hallituksen työllistämiskeinoa joka ainutta tällä hetkellä työllisyysaste on korkeampi kuin kahteenkymmeneen vuoteen talous kasvaa ihmisiä on töissä kuudenkymmenentuhannen enemmän kuin vuosi sitten eli mitäs jos yhdessä mietittäisiin näitä asioita eikä vain vastusteta kaikkea

arvoisa puhemies aktiivimallilla on hyvät tavoitteet mutta se ei voi ainoastaan yksipuolisesti velvoittaa työttömiä miten työvoimatoimistojen osaamista parannetaan ja resursseja lisätään jotta työntekijä saisi aitoa ja oikeata tukea hakiessaan apua työvoimatoimistoista aktiivimalli laittaa lisäksi kaikki työnhakijat samaan lokeroon mutta työnhakijat eivät ole homogeeninen ryhmä kaikilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia samaan aktiivisuuteen miten tämä on otettu huomioon

arvoisa puhemies tämä kysymys oli äärimmäisen tärkeä koska tässä viitattiin myös siihen minkä pääministeri tuossa mainitsi ensinnäkin resursseista ja osaamisesta ihan totta me katsomme sitä kuinka paljon te hallintoa tarvitsee resursoida pitää myös muistaa se että käytettävissä olevaa rahaa ei ole viisasta laittaa te hallintoon koska kasvupalveluitten myötä te keskukset loppuvat eli ensiksi palkattaisiin ihmisiä ja sen jälkeen vuoden päästä sanottaisiin että tämä oli tässä tässä täytyy olla viisautta miten tämä resursointi tapahtuu tämä on minun mielestäni iso kysymys

arvoisa puhemies minusta tuntuu että kaikki tässä salissa ovat sitä mieltä että ihmisten aktivointi on hyvä asia minusta tuntuu että pääministeri on myös aivan täysin oikeassa siinä että aktiivimalli on vain yksi osa kokonaisuutta mutta se on yksi huono osa kokonaisuutta ja paljon parempia vaihtoehtoja on tarjolla pääministeri toisti saman väitteen siitä että kahden viikon aikana pitäisi kolme tuntia ottaa työtä vastaan ja juuri tähän asiaan martti hetemäki puuttui ja opasti teitä siinä että tämäntyyppinen silpputyömalli ei ole järkevä ei työttömien kannalta ei yrittäjien kannalta eikä tähän suuntaan kannata mennä paljon fiksumpaa olisi se että hallitus muun muassa muun muassa työttömyysturvan ennakoitavuutta lisäisi ja purkaisi kaikki loputkin esteet sivutoimiselle yrittäjyydelle fiksumpaa olisi se että aktiivimallin sijaan luotaisiin muun muassa kansalliseen tulorekisteriin pohjautuva aktiivinen työllistävä ja kannustava malli vaihtoehtoja on mutta tämä on yksi huono osa tätä kokonaisuutta

arvoisa puhemies totta kai hallituksen tavoitteena on se että ihminen työllistyy täysiaikaisesti totta kai eihän tämän aktiivimallin tavoitteena ole se että ihminen työllistyisi vain keikkatyöllä tai silpputyöllä mutta sillä keikkatyöllä ja lyhyilläkin työsuhteilla on kyllä aktivoiva ja kuntouttava merkitys niillä on merkitystä myöskin siksi että sen kolmesataa euroa kuukaudessa saa tienata jokainen työtön ilman että työttömyysturva pienenee niihin puitteisiin myöskin tämä malli on rakennettu

tällä hetkellä on suomessa menossa paljon aktiviteetteja joissa käytetään nyt sitten aktiivimallin puitteissa juuri tämmöisiä lyhyitä työsuhteita niillä on monta merkitystä lisätienesti aktivointi kuntouttava merkitys tässä asiassa on myöskin plussia jos jos on haasteitakin

seuraava kysymys perussuomalaisten eduskuntaryhmä edustaja huhtasaari
arvoisa puhemies alueellinen kehitys suomessa on huolestuttavan jakautunut yksi vakava seuraus tästä on näivettyvien alueiden asuntotilanne tällaisia alueita on paljon ja näitä ovat myös monet seutukaupungit kun alueella ei ole työpaikkoja asuntokauppa pysähtyy ja asuntojen vakuusarvot romahtavat velat jäävät tässä ahdingossa elävät tuhannet kotitaloudet eivät voi muuttaa kalliiden asuntojen kasvukeskuksiin joissa olisi töitä aktiivimalli lisää taloudellista epävarmuutta siis kansanedustajia jotka saavat sopeutumiseläkettä tämä aktiivimallihan ei koske joten toivon että hallitus poistaa tämän epäoikeudenmukaisen sopeutumiseläkkeen tasavallan presidentti ehdotti vaalikeskustelussa valtion tukea velka ja vakuusarvoloukkuun ajautuneille kotitalouksille perussuomalaiset pitävät tätä tärkeänä avauksena kysyn valtiovarainministeriltä milloin ja minkälaisiin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä asunto ja velkaloukkuun ajautuneiden perheiden tulevaisuuden turvaamiseksi

arvoisa rouva puhemies hallitus jatkaa aktiivista työtään sen takia että myös siellä seutukaupungeissa talous kasvaa työpaikkoja tulee lisää ja tilanne kääntyy itse asiassa meillä on monia seutukaupunkeja joissa tällä hetkellä on asuntopula toivottavasti tämänkaltainen kehitys näkyy kaikkialla suomessa ja onneksi kaikissa maakunnissa myös työllisyystilanne paranee

kuten totesin toiselle virkakaudelle valittu tasavallan presidentti ehdotti valtion vastaantuloa asuntovelkaloukkuun ajautuneiden perheiden ahdinkoon hallitukselta emme ole kuulleet konkreettisia toimenpiteitä perussuomalaiset ehdottaa laajaa toimenpideohjelmaa jonka osia olisivat muun muassa aluepolitiikan vahvistaminen yritysten ja työpaikkojen lisääminen myös taantuvilla alueilla erillisen rahaston perustamista suoran tuen ja takausten takausten järjestämiseksi ahdinkoon ajautuneille perheille muuttoavustuksia työpaikan johdosta asuinpaikkaa vaihtaneille korkojen täyden vähennysoikeuden palauttamista näissä tapauksissa ja pankeille velvoitetta helpottaa vaikeuksissa olevien kotitalouksien lainojen vakuusvaatimuksia kysyn pääministeriltä miten suhtaudutte edellä esittämiini perussuomalaisten ehdotuksiin ja aikooko hallitus viipymättä tarttua tähän pahenevaan ongelmaan

arvoisa puhemies juuri tähän hallitus on puuttunut jos me katsomme nyt näitä työttömyystilastoja niin erityisen ilahduttavaa on se että työttömyys pienenee ja työllisyys kohenee koko suomessa ei ole sellaista kolkkaa suomessa ei sellaista maakuntaa jossa työttömyys ei pienenisi se on parasta mahdollista aluepolitiikkaa mitä hallitus voi tehdä investointeja tehdään nyt koko suomessa biotuotetehtaita syntyy viimeksi päätös lieksassa ja niin edespäin koko suomessa työllisyys paranee se on myöskin parasta asuntopolitiikkaa se on se on parasta lääkettä kaikkiin näihin ongelmiin mitä nostitte esille

onneksi en ehdottanut tätä romutuspalkkiota minusta tämä ympäristöministerin vastaus oli tässä suhteessa huomattavasti parempi mutta ongelmahan on olemassa siitä ei mihinkään päästä sen ongelman toinen kääntöpää tuli konkreettisesti esiin tänään kun eräs suuri vuokra asuntoja omistava pörssiyritys kertoi viime vuoden tuloksestaan jos muistan oikein noin kahdensadanviidenkymmenen miljoonan liikevaihdolla yli sataviisikymmentä miljoonaa euroa voittoa sijoitetun pääoman tuotto seitsemän pilkku yksi prosenttia erittäin erittäin korkea tuotto en tiedä kuinka suuri osa siitä tulee itse asiassa asumistuen kautta tämä mylly pyörii myös tällä tavalla oikeastaan asunto ja ympäristöministeriltä kysyn kun hallitus on lisännyt myös sosiaalista asuntotuotantoa millä tavalla voitaisiin kiinnittää huomiota myös siihen että tämä sijoitetun pääoman tuotto ei olisi näin korkea

arvoisa puhemies edustaja vanhanen kuvasi tämän asuntomarkkinoiden ongelmallisen tilanteen siellä missä on pulaa asunnoista asumisen hinta nousee sijoittajat tekevät hyvää tulosta se on tietenkin heidän kannaltaan ihana asia mutta sitten toisaalta asumistukimenot kasvavat hallituksen lääke tähän on ollut kärkihanke missä yksiselitteisesti tavoitellaan sitä että asuntotuotantoa lisätään tässä suhteessa olemme onnistuneet hyvin asuntotuotantoa on markkinoitten tarpeisiin enemmän kuin vuosikymmeniin sekä vapaarahoitteista että tuettua

seuraava kysymys vasemmistoliiton eduskuntaryhmä edustaja pekonen
arvoisa puhemies päivän lehdet kertovat meille miten hoitajien työtaistelutoimet ovat johtaneet potilasturvallisuuden heikkenemiseen hoitajia syytetään vastuuttomiksi ja ahneiksi kun ovat menneet ylityö ja vuoronvaihtokieltoon hoitajat emme ole ahneita eivät hoitajat vaaranna kenenkään potilasturvallisuutta mutta ne vaarantavat jotka resursoivat hoitoalan liian niukaksi tai laittavat sijaiskiellon alalle säästösyistä hoitajien työvuorolistat suunnitellaan alun perinkin jo liian niukiksi minäkin olen käynyt vielä kansanedustajana sijaisena terveyskeskuksen vuodeosastolla kun hoitavia hoitavia käsiä ei ollut tarpeeksi arvoisa pääministeri sipilä miten te aiotte taata hoitoalalle edes kohtuulliset työskentelyolosuhteet

arvoisa puhemies on aivan totta että tämän kunta alan työehtosopimustilanteen vuoksi ovat käyneet ilmi ikään kuin tämän nyt voimaan astuneen ylityö ja vuoronvaihtokiellon tiimoilta sellaisetkin epäkohdat jotka liittyvät normaaliin arkiseen tilanteeseen terveydenhuollon eri toimintayksiköiden työvuorojärjestelyissä

että on tilanteita joissa he he joutuvat myöntämään liian pienet resurssit tietyissä yksiköissä on tietysti vaikea ulkopuolelta ottaa kantaa yksittäisen työpaikan arjen järjestelyihin ulkopuolelta olisi helppo sanoa ja kokea niin että ehkä arki olisi toimivampaa ja työhyvinvointi taatumpaa ja esimiehenkin työ helpompaa jos mieluummin järjestelisi asiat niin että olisi riittävä määrä vakituista väkeä työssä joskus saattaa olla niin että väkeä ei ole ollut saatavilla ja arvostan hoitohenkilöstön joustavuutta että näistä tilanteista ylityöhön suostumalla on toistaiseksi selvitty

arvoisa puhemies näissä kunta alan työehtoneuvotteluissa suurimpana kiistakysymyksenä on kiky sopimuksen lomarahaleikkaukset julkisen alan työntekijöiltä päätettiin leikata kolmannes lomarahoista kolmeksi vuodeksi vasemmistoliitto oli ainoa puolue joka on koko ajan ja kaikkialla vastustanut kiky sopimusta lomarahojen palauttaminen löytyy myös meidän vaihtoehtobudjetistamme valtiovarainministeri orpo te olette sanonut ettei lomarahoja voida palauttaa koska ei ole mitään massia tämä tarvittava massi olisi sataviisikymmentä miljoonaa euroa samaan aikaan olette kyllä löytäneet enemmän massia veronkevennyksiin yrittäjävähennyksiin ja metsävähennyksiin nämä ovat poliittisia arvovalintoja arvoisa hallitus kysyn vielä kerran teiltä aiotteko palauttaa lomarahat ja korvata ne työntekijöille jotka ovat ne menettäneet

arvoisa rouva puhemies hallitus ei ole osapuoli tuossa neuvottelupöydässä tämä työehtosopimuskierros ja palkkaneuvottelut käydään siinä pöydässä kuntatyönantajan julkisen alan työnantajien ja palkansaajajärjestöjen kanssa tämä kiky sopimus on työmarkkinajärjestöjen tekemä allekirjoittama siinä sopimuksessa palkansaajajärjestöt palkansaajien puolesta valitsivat keinoksi jolla he kiky sopimukseen osallistuvat lomarahojen leikkauksen ei esimerkiksi työajan pidentämistä tai tai koska julkisella sektorilla on pidemmät lomat niiden lyhentämistä heidän edustajansa valitsivat tämän ja se on osa kiky sopimuksen kokonaisuutta kilpailukykysopimus vaikka siitä eivät kaikki pidäkään on selkeästi tuonut suomelle kilpailukykyä meidän vientimme lähti vetämään

kuusitoista syksyllä se on arvion mukaan tuonut jo suuren määrän uusia työpaikkoja ja menee kohti sitä neljänkymmenentuhannen työllisen lisäystä jota aikoinaan on arvioitu ja vain ja ainoastaan tämän työllisyyden kautta me pystymme turvaamaan jatkossakin meidän arvokkaan hoitohenkilökunnan ja julkisen alan työntekijöiden palkat

arvoisa puhemies on vaikea ymmärtää miten vaikkapa sairaanhoitajien palkkojen leikkaaminen auttaa viennissä totuus on että suomi ei pyörisi ilman meidän hoitoalan ammattilaisia he ovat läsnä kaikkialla heitä löytyy päiväkodeista vanhusten palvelutaloista heitä löytyy vanhusten kodeista kotihoidon puolelta sairaaloista jokainen meistä tuntee varmasti henkilön jonka elämä on jollain tavalla riippuvainen hoitoalan henkilöstöstä ja nyt täytyy kysyä ja minun mielestäni on perusteltua että kun hoitoalan ammattilaiset toivovat itselleen arvostus voisi osoittaa esimerkiksi sillä että henkilöstömitoitukset laitettaisiin kuntoon niin että hoitohenkilöstö ei uupuisi sen työnsä alla minä kysyn ja tästä on aiemminkin täällä puhuttu mitä te ministeri saarikko olette valmis tekemään esimerkiksi kotihoidon henkilöstömitoituksen kuntoon saattamiseksi

arvoisa puhemies edustaja guzenina nostitte esiin nyt kysymyksessänne erityisesti kotihoidon henkilöstöresurssit kysymyshän on on ollut hyvin ajankohtainen muun muassa juuri teidän kotikaupungissanne jos oikein olen ymmärtänyt arvostan sitä että olette kaupungissa ryhtyneet nyt ripeisiin toimiin näiden valitettavien tapausten myötä jotka nousivat teillä juuri esiin liittyen siihen että kotihoidon henkilöstö oli ylikuormittunut

niin omaishoidon kuin palvelujärjestelmän avulla käsitykseni kotihoidosta ei ole aivan niin murskaava kuin mitä kysymyksenne voisi osoittaa henkilöstön riittävyyden osalta käsitykseni on vahvasti myös se että hallituksen kärkihankkeessa nimenomaan kotihoidon parantamisesta yksi ratkaisu löytyy myös työn paremmasta organisoinnista espoon tapauksessa

ja tekemästä ylitöitä miten on mahdollista että meillä on sairaalat meillä on päivystykset meillä on teho osastot ja ajatelkaa että normaalista reservistä sinne ei löydy tekijöitä minä olen hoitaja ja tehnyt valtavasti työvuoroja aamuvuorosta iltaan iltavuorosta aamuvuoroon tai iltavuorosta yövuoroon ja olen varma että täällä on myös muita hoitajia jotka ovat kokeneet sen saman herranen aika sentään on aika tehdä jotakin onko se palkat onko se työolot ajatelkaa he hoitavat ihmisiä ja silloin ei puhuta massista kun terveys menee tai ihminen kuolee potilasvahinkoon kun ei ole sitä erikoissairaanhoitajaa ei ole siellä anestesiassa auttajaa mitä teemme

arvoisa puhemies yhdyn kysymykseenne erityisen voimakkaasti siltä osin että en epäile etteivätkö kaikki tässä salissa jakaisi tuon kuvaamanne arvostuksen hoitotyön henkilöstöä kohtaan ja myös sen reilusti todetun välttämättömyyden mitä heidän työnsä aiheuttaa ja takaa meidän kaikkien hyvän elämän ja hengissä pysymisenkin edessä kun tiukka paikka tulee kuitenkin välttäisin tässä tilanteessa muutaman päivän jatkuneessa

kunta alan sopimustilanteesta johtuneessa vuoronvaihto ja ylityökiellon tilanteessa käyttämästä sanaa kriisi me ministeriössä seuraamme nyt tarkasti eri puolilta suomea valvontaviranomaisten avulla tilannetta ja meillä ei ole osoittaa onneksi sellaista kohtaa jossa potilasturvallisuus olisi vaarantunut tällä puheenvuorolla en suinkaan väheksy tilanteen vakavuutta ja sellaisiakin voi olla edessä mikä tietysti rohkaisee löytämään ratkaisuja ylipäätään liittyen tähän kokonaistyömarkkinatilanteeseen heidän osaltaan mutta vastuullisena siitä että suomalaiset peruspalvelut toimivat en rohkenisi käyttää tilanteesta sanaa kriisi

rouva puhemies helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiirin johto on kuvaillut näitä terveydenhuoltoalan työtaistelun vaikutuksia vakaviksi niin että ne vaikuttavat jopa potilasturvallisuuteen leikkauksia on jouduttu perumaan päivystys ruuhkautuu lasten teho osastolla on on vajetta samoin synnytysten hoidossa kysyn nyt hallitukselta mikä on viestinne potilaille ja kansalaisille voivatko vaikkapa synnyttäjät olla turvallisella mielellä hoitoihin hakeutuessaan

arvoisa puhemies hallituksen viesti on suomessa potilasturvallisuus taataan ja peruspalvelut taataan tietysti myös hoitohenkilöstö ansaitsee arvostuksensa ja nyt osapuolet neuvotteluissa toivottavasti löytävät tähän ratkaisun haluamallaan tavalla mutta mitä tulee ikään kuin palveluiden käyttäjiin mainitsemiinne ryhmiin on aivan totta että myös meidän valvontamme ja seurantamme arvion mukaan juuri hus alueella pääkaupunkiseudulla ja uudellamaalla tilanne on ollut kaikkein vaikein

talviset olosuhteet vaikuttavat pääkaupunkiseudulla liukkaudesta johtuvien tapaturmien hoito jollaisia on ollut nyt paljon on ollut hidasta johtuen näistä suurista potilasmääristä eli vaikutukset ovat suurimmat täällä missä ovat myös suurimmat toiminnan volyymit sosiaalihuollossa ongelmia ei ole havaittu

puhemies potilasturvallisuudesta on pidettävä joka hetki kiinni on pidettävä kiinni myös sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstön hyvinvoinnista siinä me kuntapäättäjinä voimme tehdä paljon työnantajat voivat tehdä paljon myös hallitus voi tehdä paljon ja oli erinomaista että kun pääministeri sipilän hallitusta neuvoteltiin niin erityisesti pohdimme sitä huolta mikä meillä on kotihoidon henkilöstön tilanteesta aloitimme kärkihankkeen jolla parannetaan

olisi laadukasta ihan jokaisen ikäihmisen kohdalla

arvoisa puhemies kuten aiemmassa kysymyksessä täällä totesin suomessa on ollut laaja poliittinen yhteisymmärrys siitä että ikäihmisten hoitoa ja hoivaa on tehtävä niin pitkään kuin se on mahdollista ja se on laadukasta ja vielä turvallista ihmisen varmasti asia voidaan ratkoa ja pitääkin ratkoa riittävällä henkilöstön määrällä mutta me tiedämme myös että samalla porukalla samankokoisella saa hyvin erilaisia lopputuloksia aikaiseksi riippuen siitä miten porukkaa johdetaan juuri tällä tavoin nyt jokaisessa työhönsä valmistautuvassa maakunnassa tätä kotihoidon organisoitumista mietitään myös siltä osin että järjestelmämme löytäisi ne vanhukset jotka kaikkein eniten tarvitsisivat apua

palvelut tavoittavat mutta arvoisa puhemies kun tässä kuitenkin on kysymys myös kuntien resursseista kun on viitattu siihen onko väkeä tarpeeksi ja miten palvelut on järjestetty haluan korostaa tämä hallitus ei ole leikannut kuntien toiminnasta

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan jolle hallintovaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto

rauhoitutaanpa nyt siellä salissa ja kuunnellaan mitä hyvää sanomaa ministeri tiilikaisella on
kiitoksia rouva puhemies hyvääpä sanomaa hyvinkin nimittäin minulla on ilo esitellä hallituksen esitys jätelain uudistamisesta taustallahan tässä jätelain uudistamisessa on hallitusohjelman kirjaus jossa hallitusohjelman mukaisesti jätelakia muutetaan siten että kunnille jätelaissa annetut yksinoikeudet rajataan asumisessa syntyviin jätteisiin alueelliset erityispiirteet huomioiden ja totta kai tässä valmistelussa on otettu huomioon myös tällä vaalikaudella uudistettu hankintalaki jonka

käsittelyn yhteydessä eduskunta edellytti että valtioneuvosto ryhtyy lainsäädäntöä täsmentäviin toimiin nimenomaan tällä jätetoimialalla nyt se asia on ympäristöministeriössä valmisteltu on tehty vaikutusarvioita erillisselvityksiä sekä yhteistyötä työryhmässä keskeisten sidosryhmien kanssa esityksen

voidaan kiteyttää kahteen asiaan toisaalta tavoitteemme on varmistaa jätehuollon toimivuus koko maassa sekä pikkuhiljaa tiukkenevien kierrätystavoitteiden saavuttaminen ja toinen tavoite on parantaa jätealan kilpailuneutraliteettia ja edistää kilpailua ja yritystoiminnan mahdollisuuksia jätehuollon saralla arvoisa puhemies vastuunjakoa yhteiskunnassa syntyvistä syntyvistä jätteistä muutettaisiin sillä tavalla että kuntien yksinomaiselle vastuulle jää jatkossakin asumisessa syntyvä yhdyskuntajäte sekä kunnan hallinto ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte se muutos mitä kunnan vastuulta poistuu liittyy siihen että sosiaali ja terveyspalveluiden ja koulutustoiminnan yhdyskuntajäte siirtyy nyt pois tästä kunnan yksinoikeuden piiristä

kun arvioidaan tuota suuri muutos tämä nyt sitten on jätelaitosten toiminnan kannalta niin tuo volyymi mikä tästä vastuunrajauksesta aiheutuu on noin kaksisataakolmekymmentätuhatta tonnia yhdyskuntajätettä joka nyt lähtee pois kuntien yksinoikeuden tai monopolin piiristä se vastaa karkeasti noin kymmentä prosenttia kuntien jätehuollon sekä määrällisestä että rahallisesta volyymista

paitsi että on tämä kuntien yksinoikeuden piiriin kuuluva jätehuolto kunnat edelleen ovat velvollisia vastaamaan jätehuoltopalveluitten tarjoamisesta niin sanotun toissijaisen vastuun perusteella myös yrityksille silloin kun markkinaehtoista palvelua ei ole

tässä lainsäädännössä tavoitteena on nimenomaan täsmentää tuota määritelmää ja markkinapuutteen todentamista milloin on tilanne jossa kuntien yksinoikeuden ulkopuolella oleva jätehuolto voidaan toteuttaa markkinaehtoisesti ja milloin sitä toimivaa markkinaa ei ole jolloin kunnalla on sitten

yhtiöitetty mutta ne ovat niin sanottuja sidosyksiköitä ja tämän sidosyksikköaseman säilyttäminen jolloin kunnan yhtiö voi kuntien jätehuollon järjestää edellyttää sitä että yli kymmenen prosenttia tästä jätehuollon liiketoiminnasta ei tule tältä kilpaillulta tämä kymmenen prosentin raja on voimassa pitkän siirtymäkauden ajan aina vuoteen kaksituhattakolmekymmentä sen jälkeen se putoaa hankintalain yleiseen ulosmyyntirajaan viiteen prosenttiin kuitenkaan hankintalaissa olevaa viidensadantuhannen euron euromääräistä rajaa ei tänne jätehuollon alueelle sovelleta

kaiken kaikkiaan

tällä esityksellä varmistetaan siis jätehuollon toimivuus kaikkialla maassa parannetaan yksityisten toimijoitten osuutta lisätään lisätään hieman sitä markkinoille tulevaa volyymiä täällä jätehuollossa ja mielestäni tässä on aivan avainasemassa jatkossa se että julkiset toimijat ja yksityiset toimijat pelaavat hyvin yhteen ja näin itse asiassa käytännössä valtaosin tälläkin hetkellä käytännön jätehuolto tapahtuu tätä yhteistoimintaa toimivaa sellaista perään juuri sen takia että kun suomi tavoittelee kiertotalouden kärkiasemaa maailmassa sellaisessa asemassa tietyllä lailla olemmekin jo se asema täytyy säilyttää siihen liittyy oleellisesti se että jätteitten materiaalista kierrätystä voidaan edelleen lisätä myös eun kierrätystavoitteet tiukentuvat niissä pysyminen edellyttää hyvää yhteistyötä julkisen toimijan ja yksityisen toimijan välillä osittain tähän tarpeeseen tulee sitten jätelain uudistuksen toinen vaihe nyt kuluvana vuonna valmistelemme esitystä jossa tuodaan jätealalle markkinapaikka digitaalinen markkinapaikka tämän markkinapaikan toinen tehtävä on osoittaa markkinan toimivuus tai toimimattomuus jolloin ratkaistaan se tuleeko kunnan vastuulle toissijaisen vastuun perusteella myös yksityisen jätehuollon palveluitten järjestämistä jos markkinapaikalla on todennettavissa että markkina ei toimi kunta tulee peliin ja hoitaa homman jos taas voidaan todeta että markkina toimii hieno juttu mutta tämä markkinapaikka voi olla paljon enemmän kuin vain jätelain markkinapuutteen todentaminen siitä voidaan kehittää markkinapaikka joka palvelee laajemmin kiertotaloudessa

sivuvirtojen markkinaa materiaalien toissijaista käyttöä jossa sivuvirtojen tuottajat ja niitä mahdollisesti tarvitsevat yritykset kohtaavat toisensa tämänkaltaista digitaalista markkinapaikkaa kaipaamme kiertotalouden edistämiseksi ja sitä koskevaa lainsäädäntöä valmistellaan jatkossa arvoisa puhemies tässä pääpiirteissään jätelain sisältö kiitoksia

arvoisa puhemies

tämä olisi kunnille hyvä ja myönteinen esitys esityksessä jätelakiin ehdotetaan tehtäväksi hallitusohjelman toimeenpanemiseksi tarpeelliset yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa koskevat muutokset jätelain kolmannenkymmenennentoisen pykälän mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa syntyvän jätteen jätehuolto kunnan vastuulle kuuluvat myös asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely ja näin tulee olla jatkossakin voin kokemuksesta kertoa että erityisesti myrkkyjen ja happojen kanssa on oltava erityisen varovainen kunnan järjestämisvastuu muodostaakin perustan millä turvataan asianmukainen jätehuolto kaikissa olosuhteissa joka puolella maata jätteiden asianmukaiseen kierrätykseen on panostettava esityksenkin mukaan kierrätys saattaa lisääntyä erityisesti sellaisilla jätteen haltijoilla joiden toiminnassa syntyy sekä yhdyskuntajätettä että muuta jätettä mikäli yksityinen jätehuoltoyritys pystyy tarjoamaan jätehuollon kokonaispalveluna esimerkiksi monipuolisia lajittelu ja kierrätyspalveluja tämä seikka on syytä huomioida kesämökeille on tyypillistä että niitä käytetään vain keskikesällä kun mökillä kuluu vuodessa vain muutama viikko satoja euroja maksava jätemaksu ärsyttää vaikeakulkuisilla seuduilla esimerkiksi saaristossa aluekeräyspiste on heille usein ainoa vaihtoehto muualla mökkiläisen tulee hankkia oma tai kimppa astia yksi huomioitava seikka joka liittyy tähänkin hallituksen esitykseen on miten paljon autiotalo tuottaa jätettä autiotalot ja mökit lisääntyvät koko ajan näidenkin omistajat ovat velvoitettuja liittymään järjestettyyn jätehuoltoon otan esimerkin asukkaat ovat muuttaneet asunnostaan pois viisitoista vuotta sitten siitä lähtien talo on ollut tyhjillään tyhjänä olevan talon käytöstä ei siis tule jätettä jätemaksu on kuitenkin maksettava sopimuksen mukaan mikäli asuinkiinteistön jätemaksuun haetaan kohtuullistamista kiinteistöllä olevan rakennuksen asuinkelvottomuuden takia on hakemukseen liitettävä erillinen kirjallinen selvitys asuinkelvottomuuden perusteista kun soittaa alueellisen jätelautakunnan toimistoon niin sieltä saa lomakkeen jolla voi anoa niin sanottua armoa perusmaksusta talon asumiskelvottomuus on selvitettävä ja mukaan on liitettävä terveystarkastajan ja ja todennäköisesti myös kiinteistönvälittäjän karrikoidusti sanottuna lääkärin psykiatrin ja kunnanjohtajankin lausunnot ainakin osa näistä on maksullisia lausuntoja kymmenkunta vuotta sitten yritettiin rakennuttaa joka taloon kalliit jätevesisysteemit ettei itämeri saastuisi mummonmökin jätteistä järki onneksi lopulta olisikohan syytä vapauttaa myös autiotalot ja mökit jätemaksuista mikäli niissä ei jätettä ole eikä tule ainakin itse maksan mielelläni palveluista joita tarvitsen mutta en sellaisista palveluista joita en tarvitse ja jotka tuntuvat vain rahastukselta ja mielivallalta

rouva puhemies on yksi hallituksen tavoite jota kannatan vahvasti ja jota tuen loppuun asti ja se on se että kiertotalouden kärkimaana se on valtava mahdollisuus meille se on meille ratkaisu moniin haasteisiin mitä tulee ympäristöön ja se on meille myös valtava mahdollisuus kestävään talouskasvuun ja ja kiertotalouden näkökulmasta minä kannan huolta tämän esityksen osalta juuri tästä muutoksesta mitä tapahtuu kunnan vastuulle kun kunnan vastuulta poistuu niin monta osa aluetta sote palveluiden koulutustoiminnan ja julkisen hallinnon ja palveluiden jätteet niin on on riskinä että se itse asiassa voisi toimia kiertotalouden edellytyksiä vastaan kun se kenttä pirstoutuu ja koko se kokonaisuus ja sen suunnitelmallisuus hajoaa onko tätä otettu huomioon onko ajateltu sitä siirtymävaihetta miten varmistetaan se että se ei toimi tätä erittäin tärkeää päämäärää vastaan se on aito huoli toinen kysymys kun nyt on mahdollisuus saada ministeriltä näkemystä tästä sidosyksiköiden ulosmyynnistä miten sen on arvioitu vaikuttavan kuntalaisten jätemaksuihin kun tietyt kaupanteon ja asiakasmahdollisuudet poistuvat niin voiko siitä esimerkiksi syrjäisemmillä seuduilla seurata paine jätemaksujen korottamiseen

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin kiitos ministeri tiilikaiselle asian asian valmistelusta ja siitä että olette pitänyt tässä matkan varrella ainakin ympäristövaliokunnan hallituspuolueen jäseniä hyvin kartalla missä mennään ja miten valmistelu etenee se on arvokas asia että olemme saaneet eri vaiheista kuulla ja soveltuvin osin sitten itsekin vaikuttaa siihen valmisteluun se mitä edustaja modig sanoi kierrätys on tärkeätä ja lopullinen tavoite on tietysti se että jätteitä ylipäätään syntyisi vähemmän ja sitten jos niitä syntyy niin ne käytetään tehokkaasti raaka aineena hyödyksi muutama kysymys ja kommentti tästä esityksestä ministeri tiilikaiselle ensinnäkin ensinnäkin täällä hallituksen esityksessä sivulla kuuteentoista puhutaan siitä että jätteentuottajan vastuulle siirtyvät jätevirrat saattavat päätyä energiakäyttöön joissakin tapauksissa ulkomaille kauhean todennäköistä se ei nyt tiettävästi ole mutta miten ministeri arvioi sitä onko tässä riskiä tämmöisestä jätteen ulkomaille siirtymisestä ja pahimmassa tapauksessa dumppaamisesta epämääräisiin kohteisiin yleensä kehitysmaihin miten tähän on varauduttu varmasti on varauduttu mutta jos siihen tarkennusta toinen kysymys koskee sivulla viisitoista olevaa ympäristövaikutusten arviointia täällä puhutaan että jätehuoltokapasiteetin supistuminen voisi heikentää huoltovarmuutta erilaisissa häiriötilanteissa kuten epidemioiden tai kuljetuslakkojen yhteydessä sitä hieman jäin pohtimaan että jos kunnan kapasiteetti joiltain osin pienenee niin eikö sitten vastaavasti yksityistä tule tilalle ja sitä kautta tämä huoltovarmuus saattaa saattaa jopa parantua kun toimijoita on markkinoilla suomessa enemmän sekä yksityisiä että kunnallisia eli kysymys tähän huoltovarmuuteen ja häiriötilanteisiin edelleen täällä puhutaan siitä että huoltovarmuuden turvaamiseksi on vireillä häiriötilanteiden varalle jätehuoltoa koskevaa säädösvalmistelua olisiko siitä mahdollista saada jonkinlaista tietoa mitä se mahdollisesti pitää sisällään sitten nostan yhden lehtiartikkelin huolen aamulehti kirjoitti tammikuussa kahdeksas päivä aukeaman jutulla otsikolla siivu kuntien jätehuoltoa yksityisille ja löytyy sitten joitakin tämmöisiä uhkia joita on maalailtu ja yksi on se suora sitaatti että kuntien jätelaitokset ovat arvioineet että jätemaksuja täytyy nostaa kymmenen viiva kolmekymmentä prosenttia tämä siis

tästä jutusta ja ymmärtääkseni tämä korotus mikäli näin tapahtuisi koskisi lähinnä kotitalouksia onko tämä huoli aiheellinen ja koskeeko se koko suomea vai pelkästään pirkanmaata miten ministeri tämän asian näkee kokonaisuutena

pidän esitystä hyvänä ja varmasti perehdymme asiaan tarkemmin ympäristövaliokunnassa joka tästä

arvoisa jätelain tavoitteena ihan siinä ensimmäisessä pykälässä kirjoitettuna

on vähentää jätteiden määrää ja haitallisuutta ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja varmistaa toimiva jätehuolto tästähän tässä esityksessä on ihan puhtaimmillaan kysymys ja varmasti tämä on vain pieni osa tätä kokonaisuutta missä koko ajan mennään eteenpäin hyvää on että tässä laissa on nyt tuotu selvästi esille että tavoitteena on varmistaa että koko maassa jätteiden asianmukainen hoitaminen on kunnossa jatkossakin vaikka tässä lisätään kilpailua aika paljonkin tärkeää on se että meillä on koko maassa toimiva järjestelmä mutta nyt sitten meidän pitää kuitenkin pyrkiä entistä parempien systeemien

tällä hetkellä on tilanne se että meidän tulee parantaa kilpailua kaikissa asioissa ja eu lainsäädäntö hankintalaki ynnä muut velvoittavat meitä myös kilpailun lisäämiseen mutta ei se syy että näitä asioita tehdään vaan se että meidän pitää miettiä millä tavalla me voisimme kierrättää jätteitämme me muutenkin käsittelemme niitä ihan kokonaan uudella tavalla yksityisten toimijoiden osuus tulee jatkossa lisääntymään ja ja se on varmasti tarpeellinenkin asia että sillä puolella mennään eteenpäin

tärkeää ja hyvää on se että jatkossakin julkiset ja yksityiset toimivat yhdessä ja yhä enemmän varmasti myöskin yksityisten suuntaan tullaan siirtymään sillä meidän yhteisistä asioistamme uusia toimintamalleja varmasti esille ja mitä ne uudet toimintamallit nyt sitten ovat miten on ja miten jätteitä käsitellään mitä niistä tulee tuotteina kun puhun tuotteista niin ilman että me muutamme tätä järjestelmää ja systeemejä me emme pääse jätehuollossa eteenpäin mitä vaikutuksia tällä esityksellä on sitten meidän toimiviin järjestelmiin meillähän on tällä hetkellä jätehuoltopuolella todella toimivat järjestelmät ei tällä hetkellä suomessa missään jää jätteitä nurkkiin lojumaan vaan ne menevät eteenpäin mutta jäte onko se loppujen lopuksi jätettä vai onko se raaka aine meillä on pelko että tämä kuntien perinteinen hyvin hoidettu jätehuoltosysteemi romuttuu tässä mutta miten me saamme varmistettua tätä asiaa eteenpäin onhan se tämän lain valmisteluvaiheessa ollut meillä paljon esillä miten me tässä eteenpäin onko tämä varmasti järkevä systeemi kuinka kalliiksi tulee kuntien tehtävien hoitaminen jatkossa miten mikäkin jäteasia hoidetaan kyllä minä uskon että tällä lailla saamme kuitenkin varmistettua sen että me saamme myöskin kuntien perinteiset palvelut hoidettua kohtuullisilla kustannuksilla että me tavalliset kuluttajat emme joudu maksamaan älyttömiä maksuja jatkossakaan kunnilla säilyy onneksi toissijainen vastuu etteivät kenelläkään jätteet jää nurkkiin lojumaan mutta mitä tämä jäteala on sitten tulevaisuudessa toivon mukaan menee kymmenen vuotta eteenpäin emme käytä enää sanaa jäte vaan puhumme sanasta raaka aine eli meidän tehtävämmehän on pitää raaka aineesta hyvää huolta meidän jätteethän ovat muuten tällä hetkellä jo aika puhtaita raaka aineita ei meillä ole näissä kylmissä olosuhteissa oikein todellisia jätteitä enää paljoakaan meillä hyvinkin hyvällä tavalla ja katsoa mitä kaikkea niistä voitaisiin saada aikaiseksi mitä ja millä tavalla kenenkin kannattaa kerätä mitä tuotteita pystymme jätteistä saamaan aikaiseksi se

ne poltetaan tulee energiaa on varmasti viimeinen vaihtoehto kyllä niistä raaka aineista saa kaikkia järkeviä toimintojakin aikaiseksi elikkä voimme kierrättää uudelleenkäyttää ja löytää sieltä myös ihan uudenlaisia raaka aineita

arvoisa rouva puhemies kiitos arvoisalle ministerille tämän hallituksen esityksen esittelystä esittäisin muutamia kysymyksiä ja kommentteja ministerille olen samaa mieltä kuin edellinen puhuja edustaja maijala että jos me ajattelemme nykytilannetta mutta myöskin lähitulevaisuutta niin jäte ei todellakaan enää ole jäte vaan se on raaka aine nyt ollaan suomessa jo aika edistyksellisessä vaiheessa kaikkien niitten teknologioiden osalta joilla pystytään jätteet jakamaan erilaisiin fraktioihin ne voivat olla lääkeaineita ne voivat olla sitä energiaa ne voivat olla kierrätystuotteita vastaavia täytyy mielestäni nyt huomioida myöskin tässä jätelain esittelyssä ja siinä oikeastaan haastan että onko se riittävästi huomioitu että jäte ei enää ole jätettä vaan ainoastaan tietyllä tietyllä pienellä fraktiolla kun me talousvaliokunnassa kävimme lävitse hankintalakia me halusimme tehdä hyvinkin tiukat rajat siinä miten paljon markkinoilla voivat toimia kunnalliset yhtiöt markkinoilla voivat toimia mutta pitäisi toimia markkinoiden ehdoilla jos oletetaan sellainen tilanne että jäte ei olekaan enää jäte vaan raaka ainetaustainen ja sen takia me teimme jopa erittäin tiukat rajat siitä että toimitaan samoilla ehdoilla koska näyttää että jäte on tulossa sellaiseksi raaka aineeksi että siitä saa myöskin hintaa sen seurauksena ollaan talousvaliokunnan puolella hiukan huolissaan siitä että ollaan tehty hyvinkin pitkät siirtymäajat jotka kenties hukkaavat sellaisen mahdollisuuden mitä tässä voisi tehdä että me olisimme tietyllä tavalla ennakkoon ja aivan eturivissä maailmassa siinä mitenkä tulevaisuudessa jätteitä käsitellään ja liittyen tähän kiertotalouteen se polttaminen on lähes viimeinen asia mitä pitäisi tehdä

tarvitsemme suomessa aidosti sellaisia pilotteja ja aidosti sellaisia hankkeita joilla me pystymme maailmalle näyttämään että suomalaisen teknologian avulla pystytään tekemään jätteestä jotain aivan muuta eli tuotteita sen takia tämä ensimmäinen kysymys liittyy oikeastaan siihen olivatko näin pitkät siirtymäajat tarpeen sen takia että julkinen sektori kunnalliset jätehuoltoyhtiöt sopeutuisivat jotenkin tähän ja toiseksi liittyykö siihen sellainen että me menetämme tietyllä tavalla edelläkävijäaseman silloin tulee kysymys edistääkö tämä hallituksen esitys aidosti kiertotaloutta tämä on hyvä uudistus liittyen tähän markkinapaikkaan jos me pystymme näyttämään tämän markkinapaikan avulla että se jäte menisi tai niin sanottu jäte nykyinen raaka aine oikeaan paikkaan jossa aidosti olisi arvoa enempi kuin polttamalla tällaisen keskustelun haluan arvoisa ministeri myöskin nostaa tänne esille että me yhdessä analysoimme mikä olisi se oikea tilanne suomen jätehuollon osalta maailmalla kenties bioa riitä tarpeeksi kun puhutaan biotaloudesta mutta jätettä riittää jos täällä osataan ensimmäisenä tehdä ne jätteet sellaiseen muotoon tai laittaa sellaiseen kiertoon että se aidosti säästää myöskin luontoa niin se kannattaisi mielestäni tehdä ja tämä laki haastan edistääkö se tätä tarpeeksi

otetaan yksi puheenvuoro sen jälkeen ministeri vastaa ja sitten jatketaan eli seuraavaksi edustaja adlercreutz olkaa hyvä
ärade talman tämä esityshän juontaa juurensa niin sanottuun strategiseen hallitusohjelmaan jossa on kyllä yllättävästi tällaisia hyvin teknisiä kirjauksia siitä miten asiat tulee suorittaa näkisin että että tällainen tavoite jossa puhutaan suoraan vaikka nyt kuntien mitä siihen kuuluu ei kovin strategiselta tavoitteelta tunnu sen sijaan kiertotalouden edistäminen sellaisenaan on toki strateginen tavoite no sitä on rajattu jo hallitusohjelmassa tällä tavalla joka nyt saa seurauksia tässä tässä esityksessä jolla on seurauksia joista monet ovat sitä mieltä että että ne eivät edistä kiertotaloutta ja järkevää jätehuoltoa hyvin raskasta infraa johon kunnat ovat satsanneet paljon rahaa niitten tulevaisuus on nyt osittain epäselvä kun rajataan kunnan markkinaehtoista toimintaa joka pääsääntöisesti on syntynyt tarpeesta eri puolille suomea meillä on hyvin erilaisia paikkakuntia joilla yksityisiä toimijoita on

tarjolla erilaisia erilaisia määriä ja pakosta on sitten syntynyt kunnallista markkinaehtoista toimintaa koska sille on ollut tarvetta no nyt sitä rajataan viiteen prosenttiin

ensin kymmeneen sitten viiteen ja sillä voi olla yllättäviä seurauksia jotka eivät välttämättä tätä kiertotaloutta edistä eli eli toivon että kun tätä nyt arvioidaan ja tietenkin talousvaliokunnalla on ollut tässä ehkä elinkeinonäkökulma tässä on ollut toinen näkökulma ehkä enemmän keskittynyt ympäristöasioihin elikkä kiertotalouteen niin näiden pitäisi nyt jollain tavalla olla yhteensovitettavissa nyt kun puhutaan siitä ollaanko eturivissä vai ei niin voi todeta että suomi ja puola ovat ne kaksi maata euroopassa jotka ovat poikkeamassa tästä kahdenkymmenen prosentin rajasta eli siinä eturintamassa ollaan
ministerin vastaus kolme minuuttia olkaa hyvä

kiitoksia arvoisa puhemies muutamiin kysymyksiin ja huoliin mitä tässä tuli aloitan tuosta edustaja modigin kysymyksestä pelosta ettei tässä nyt pirstaloidu liikaa rajausten myötä tuo jätehuolto sama liittyy näihin huoliin siitä nousevatko maksut tai toisaalta sitten siirtymäaikojen pituuksiin siis nyt täytyy huomioida että yhdeksänkymmentä prosenttia tällä hetkellä kunnallisten monopoliyhtiöitten piirissä olevasta jätehuollosta säilyy siellä ja noin kymmenen prosenttia tästä volyymista ei automaattisesti ole enää kuntien yksinoikeudella mutta markkinapuutteen takia myös näistä jätteistä iso osa varmasti jatkossakin päätyy kunnallisten yhtiöitten käsiteltäväksi jossain päin maata eli kovin suurta pirstaloitumista tässä ei ole ja siitä osaltaan myös pitää huolen tämä pitkä siirtymäaika mistä edustajat jaskari ja adlercreutz puhuivat täysin toisistaan eriävästä näkökulmasta samaa ongelmaa lähestyen toisen mielestä pitkä siirtymäaika jäykistää liikaa ja riittääkö tämä pitkäkään siirtymäaika kun viiden prosentin ulosmyyntiraja on siellä takana turvamaan kunnallisten investointien kannattavaa pyörittämistä ja poistoa tässä on monen eri näkökulman välillä tuota herkkää tasapainoa ja kultaista keskitietä etsitty ja olen itse hyvin tyytyväinen tähän esitykseen huoli tuosta maksujen noususta jotkut jätelaitosyhdistykset arvelivat että pari prosenttia jotkut heittivät jopa että kolmekymmentä prosenttia nyt jätemaksut kasvavat itse lähden nyt tämmöisestä tulitikkuaskilaskelmasta jos kymmenen prosenttia liikevaihdosta poistuu samalla poistuvat myös sen kymmenen prosentin liikevaihdon aiheuttamat kustannukset järkeni ei riitä selittämään että tämänkaltaisesta muutoksesta tulisi kovin suuria korotuspaineita toki olosuhteet ovat erilaiset mutta erityisesti siellä missä markkina ei toimi missä ei ole näitä yksityisiä palveluita kunnat tai kunnalliset yhtiöt edelleen tuon toissijaisen vastuun nojalla todennäköisesti käsittelevät saman määrän jätteitä kuin aiemminkin jolloin sitä hintojen nousupainetta ei tämän lain myötä tule olen hyvin maltillinen ja luottavainen tuon suhteen että tämän lain ei pitäisi aiheuttaa hintojen korotuspaineita ellei sitten tämän varjolla haluta lähteä hintoja nostamaan puhemies jos vielä sallitaan niin tämä pohdinta kiertotalouden edistymisestä tämähän on luonnollisesti vain yksi lainsäädäntöhanke että kiertotaloutta olemme edistäneet valtakunnallinen jätesuunnitelma on uudistettu esimerkiksi suuria sivuvirtavolyymeita koskeva maanrakentamisasetus on muutettu missä teollisuuden tuhkien kuonien erilaisten murskeiden käyttöä rakentamisessa helpotetaan kiertotalouden hengessä edelleen yhdyskuntajätteitten kierrätyksessä olemme rahoittaneet erilaisia kokeiluhankkeita on erilliskeräysvelvoitteiden valmistelua sen lisäämiseksi eli tämä on ainoastaan yksi osa missä varmistetaan toimiva jätehuolto ja samalla myös avataan hieman mahdollisuuksia lisää yksityisille toimijoille puhujalistalle

arvoisa rouva puhemies itse myös kannan hiukan huolta tästä esityksestä ja olenkin pikkusen kriittinen niin edustaja jaskarin puheenvuoroon kuin myös ministerin äsken antamaan vastaukseen esimerkiksi tähän että vaikuttaako hintaan että jos on kymmenen prosenttia liikevaihdosta pois niin kustannuksistakin lähtisi kymmenen prosenttia pois eihän se näin toimi yrityselämässä kyllä ne kiinteät kustannukset säilyvät siellä henkilöstökulut säilyvät ellei ihmisiä irtisanota kalustokustannukset säilyvät ellei kalustoa myydä

tuolla yritysmaailmassa näinhän se menee itse kannan huolta myös tästä huoltovarmuuskysymyksestä kun alueelta missä kunnallinen jätehuoltoyhtiö hoitaa viedään mahdolliset edellytykset hoitaa sitä toimintaa niin kyllähän se on on huoltovarmuuskysymys näin on tuolla haja asutusalueilla missä useasti pienyrittäjät hoitavat tätä jätehuollon keräystä ja kunnallinen jäteyhtiö sitten kantaa siitä jälkikäsittelystä vastuun kotitalouksille tämä saattaa tarkoittaa hinnankorotuspaineita mikäli jäteyhtiöiltä viedään toimintaedellytyksiä pois mutta totta kai tässä on mahdollisuuksia myös tämähän tarjoaa yksityiselle suurelle jätehuoltoyritykselle tämän bisnesmahdollisuuden mitä täällä edustajat jaskari ja maijala omissa puheenvuoroissaan toivat esiin se on totta että jäte on tulevaisuudessa raaka ainetta ja tulee olemaan kovan luokan bisnestä ja ja kuka sen bisneksen sitten ottaa varmasti tekee sitä markkinaehtoisesti mutta se ei tule tekemään sitä sellaisilla alueilla missä niitä markkinoita ei synny mutta sinne jää tälle kunnalliselle yhtiölle edelleen se velvollisuus hoitaa jätehuolto että tämä on kyllä monella tavalla kinkkinen kysymys ja toivon että valiokuntakäsittelyssä näihin asioihin kiinnitetään erityistä huomiota

arvoisa rouva puhemies hallituksen esityksen tavoitteena on tukea kiertotaloutta ja uudistuksella pyritään edistämään jätealan kilpailua kilpailua ja myöskin yritystoimintaa tosiasia on varmaankin se että nykyisin jätteeksi luokiteltavat aineet voivat olla tulevaisuuden raaka aineita ja niillä voidaan myös tulevaisuudessa jopa korvata luonnonvarojamme eri puolilla suomea ollaan hyvinkin erilaisessa tilanteessa ja siksi uskon että

olla julkista palvelua ja se voi olla myöskin yritystoimintaa on hyvä että tässä laissa turvataan se julkinen palvelu jos ei sitä yritystoimintaa ole siellä alueella yhteistyötäkin tällä alalla tarvitaan jotta pääsemme noihin asetettuihin kierrätystavoitteisiin mitä suomessa on asetettu täällä edustaja jaskari omassa puheenvuorossaan hieman kritisoi muutamaa asiaa omasta mielestäni taas on hyvä se että hallituksen esityksen mukaan kunnan jätehuoltoyhtiö voi harjoittaa vuoden kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän loppuun saakka markkinaehtoisesti enintään kymmenen prosenttia liiketoiminnastaan vaarantamatta sidosyksikköasemaansa se on hyvä asia ja tästä on käyty keskustelua ja uskon että tämän lakiesityksen mikä nyt on täällä meillä esillä hieman pitkittyi myöskin tästä asiasta johtuen mutta on hyvä että se on näin samoin on myöskin hyvä omasta mielestäni että hankintalain mukaista viidensadantuhannen euron rajoitusta ei sovelleta nyt tähän jätelakiin erittäin hyvä asia tästä oli paljonkin kritiikkiä tämä jätelain uudistus on kaiken kaikkiaan kaksiosainen ministeri tiilikainen te tuossa omassa avauspuheenvuorossanne jo oikeastaan viittasitte tähän toiseen tulevaan tämän vuoden aikana valmisteltavana olevaan hallituksen esitykseen jossa kehitetään jätealan markkinoita perustamalla jätteiden ja ja sivuvirtojen markkinapaikka sekä täsmentämällä kunnalliseen jätehuoltoon liittyviä kirjanpitovelvoitteita

arvoisa puhemies lain tavoitteet ovat hyvät se että kehitetään jätealan markkinoita jätehuollon etusijajärjestyksestä etusijajärjestyksestä pidetään kiinni ja ja lisätään kierrätystä mutta on kyllä totta että kyllä tämä harvaan asutuilla alueilla todennäköisesti tulee kustannuksia kotitalouksille lisäämään kun edellinen jätelaki astui voimaan olin itse töissä jätehuoltoyhtiössä varmistamassa että toimitaan lain mukaisesti ja siihen siihen liittyviä muutoksia

esimerkiksi nyt tulevien maakuntien pohjalta miten tätä viisi ja kymmenen prosentin markkinaehtoisen ulosmyynnin rajaa voitaisiin soveltaa sillä on aivan aivan selvää että tietyt kulut ovat kiinteät ja vaikka silloin kymmeneen prosenttiin osuus markkinoista

tämähän nähtiin myös siinä että ihmiset haluavat kierrättää mutta kun pak kausjätteen kierrätys meni tuottajien vastuulle niin kierrätyspisteethän poistuivat harvaan asutuilta alueilta yritys ja markkinat ottavat sen mistä saa suurimmat massat ja silloin kunnan vastuulle jää muu ja se tulee kallistamaan

arvoisa puhemies hyvät kollegat nyt tässä hallituksen esityksessä on selkeitä sellaisia kohtia joilla on ihan todella merkittäviä vaikutuksia kuntiin ja erityisesti kuntien asukkaisiin sekä julkisiin jätettä tuottaviin toimijoihin kuten vaikka sairaaloihin sekä myöskin ihan

tässä hallituksen esityksessä kiristetään tätä sallittua ulosmyyntiä huomattavasti tiukemmaksi kuin mitä eun hankintadirektiivi edellyttäisi elikkä rajataan tuo ulosmyynti kymmeneen prosenttiin

eurooppalaisessa mittakaavassa eikä ole ollenkaan tietoa että mikään muu eu maa olisi ottamassa käyttöön näin tiukkoja rajoja ulosmyynnille vai onko ministerillä tästä parempaa tietoa otan esimerkiksi vaikka meidän mikkelin tilanteen se on itä suomessa oleva viiteenkymmeneenviiteentuhanteen asukkaan kaupunki jolla on omassa omistuksessaan oleva jäteasema nyt tämän lain myötä heikennetään meidän kunnallisen jäteaseman toimintamahdollisuuksia ja tällä hallituksen esityksellä lisätään jätehuoltokustannuksia ihan tässä koko ketjussa olen myös sitä mieltä että kun tässä on puhuttu kierrätystavoitteiden saavuttamisesta niin tämä että kuntavastuuta heikennetään heikennetään ei kyllä kierrätystä myöskään edistä tästä on ihan kokemusta ja todistusaineistoa muualta maailmasta elikkä esimerkiksi ruotsissa tanskassa ja itävallassa on laajalla kuntavastuulla nostettu kierrätysastetta sen sijaan irlannissa ja norjassa joissa on suppea kuntavastuu on jarrutettu kiertotaloutta kyllä ihan nämä meidän kunnalliset jätehuoltoyhtiöt voivat olla ja ovatkin monien innovaatioiden alustoina alustoina ja vetureina kiertotaloudelle mikäli vain lainsäädäntö sen niille mahdollistaa olen myös sitä mieltä että kuntien jätelaitosten markkinaehtoisen toiminnan rajaaminen tämän esityksen vähentää meillä monessakin kunnassa jätettä tuottavien yritysten mahdollisuuksia valita mihin jäte menee ja myöskin niitä edellytyksiä tähän toissijaiseen vastuuseen elikkä tähän tsv palveluun tämän hallituksen esityksen hyötyjinä tulevat olemaan suuret jätteenkäsittelyn palvelutuottajat sekä kuljetusyritykset joilla varmasti kuljetukset sitten kasvavat mutta meillä muilla sitten kustannukset kasvavat tällä hetkellä meillä on paikallisesti mahdollisuus ottaa jätettä vastaan ja saada siitä liikevaihtoa sekä sekä työtä alueelle nyt tämän esityksen myötä uhkana on että tämä työ ja eurot siirtyvät pois paikkakunnalta isojen toimijoiden kautta muualle nyt me olemme voineet pitää myöskin asumisen jätteiden vastaanottohinnat hyvin maltillisella maltillisella tasolla

silloin myöskin kunnallisten jätehuoltoyhtiöitten tulos pienenee ja mahdollisuus myöskin investoida lisää heikkenee

tämä tarpeettoman tiukka rajaus vie myöskin pohjan pois monilta yhteistyömalleilta kun tällä hetkellä tehdään kunnallisissa jätehuoltoyhtiöissä todella laajasti erilaista yritysyhteistyötä ja sitä voisi vielä nykyisestään laajentaakin jos tulisi enemmän materiaalivirtaa niin nyt sitten tällä tällä hallituksen esityksellä tämä asia menee aivan vastakkaiseen suuntaan en en pidä tätä esitystä hyvänä ja toivon että valiokunnassa näihin asioihin joita tässä nostin esille kiinnitetään huomiota sekä yritettäisiin valiokunnan työssä tehdä tästä esityksestä parempi ja ja varmistaa myöskin se sillä tässä laissa on kuitenkin tarkoituksena varmistaa jätteiden asianmukainen hoito

arvoisa rouva puhemies ihan vielä lopuksi haluan mainita että tämä pitkä siirtymäaika on kuitenkin mielestäni äärimmäisen hyvä asia tässä esityksessä ja välttämätön jotta kunnalliset jätehuoltoyhtiöt pienyrittäjät jotka tekevät yhteistyötä näiden kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden kanssa pystyvät valmistautumaan tähän muutokseen mikä väistämättä on kuitenkin jätealalla ja tulevaisuuden bisnesraaka aine alalla edessä ja se varmaan antaa toki lisämahdollisuuksia ja uusia vaihtoehtoja ja siksi tämä siirtymäaika on tärkeä tällä hetkellähän kunnallinen jätehuolto suomessa mielestäni toimii erittäin hyvin ja siinäkin mielessä on tärkeää että tämä yhteistyö pienyrittäjien kanssa jotka siellä tekevät näiden yhtiöiden kanssa yhteistyötä saa saa jatkua haluan tähän loppuun vielä tuoda tämän pienen yrittäjän näkökulman että tämä kilpailutilanne ei menisi siihen että isot kansainväliset jäteyhtiöt tulevat markkinoille hoitamaan tämän asian yksistään vaan tässä suomalaiselle pienelle yrittäjälle suotaisiin se mahdollisuus vielä olla mukana

rouva puhemies vielä tästä siirtymäajasta jatkan vuonna kaksituhattayksitoista eduskunnassa käytiin kiivasta keskustelua kaivoslaista ja sen yhteydessä loppumetreillä tuli kovaa vääntöä myös siirtymäajasta nimenomaan lemmenjoen kansallispuiston osalta siellä kysymyksessähän oli se saako kansallispuistossa harjoittaa koneellista kullankaivuuta no periaatteessa kansallispuistossa ei pitäisi harrastaa koneella yhtään mitään mutta koska kysymyksessä oli yrittäjien toiminta he olivat investoineet koneisiin ja laitteisiin merkittäviä summia koko perheen elinkeino monella on siinä kiinni ja tulevaisuus niin on tietysti kohtuullista että heille annettiin siinä tapauksessa noin yhdeksän vuoden siirtymäaika jolloin he saivat poistoina sitten ottaa tämän laitekantansa se on tällaiseen oikeusvaltioon oikeusvaltioon liittyvä periaate että että huomioidaan lainsäädäntö on ennustettavaa ja ja huomioidaan myös kansantalouden näkökulmasta se että kun on tehty isoja investointeja niin ne investoinnit käytetään loppuun ymmärtääkseni tässä on aivan samasta asiasta kysymys kunnalliset jäteyhtiöt ovat investoineet miljoonia ja miljoonia kalliisiin kalliisiin laitteisiin ja rakennuksiin ja sitä taustaa vasten siirtymäaika

loppuun vaikuttaa kyllä aivan perustellulta

arvoisa rouva puhemies tässä on useammassa puheenvuorossa kiinnitetty huomiota kunnallisten jäteyhtiöiden toimintakykyyn myöskin tulevaisuudessa ja itse myöskin haluan painottaa sitä että niiden pitää pystyä myöskin toimimaan tehokkaasti ja hyvin tulevaisuudessa kun on puhuttu asiakasmaksuista ja niiden mahdollisesta korottamisesta itse toivon että tämä hallituksen esitys ei ainakaan edesauta niitten maksujen korottamista pikemminkin uskon että tämä tulevaisuudessa mahdollistaa niiden maksujen säätymisen hyvin alhaiselle tasolle kun siitä tulee markkinaehtoista kilpailua täällä on puhuttu myöskin tästä markkinaehtoisesta toiminnasta tällä hetkellä kuntayhtiövetoisissa jätehuoltoyhtiöissä tosiasia on että suurin osa kuntayhtiöistä toimii jo nytten tuon kymmenen prosentin rajan alapuolella ja taitaa olla noin noin puoli tusinaa kuntayhtiötä jotka ylittävät tuon kymmenen prosentin rajan tällä hetkellä se on se on kuitenkin tilastollinen tosiasia tietysti on myöskin huomionarvoista tällä hetkellä se asia miten nuo jätehuoltoyhtiöt kirjanpitoaan pitävät ja miten sieltä saa esille sen mikä on ulosmyyntiä ja sitä perustoimintaa ja sitä tulisi myöskin selventää jatkossa

puhemies esittäisin ministerille vielä pari kysymystä elikkä ensinnäkin se että sehän meitä mietityttää eniten miten varmistetaan kohtuuhintaisuus jätteiden keräilyssä jatkossakin muun muassa meillä savukoskella niin kuin muuallakin haja asutusalueella toinen asia sitten mikä mietityttää minua itseäni hyvin paljon on jätelain elikkä lain tavoitehan on se että tällä lailla pitäisi pyrkiä vähentämään jätteiden muodostumista ja määrää ja totuushan meillä on tällä hetkellä se että voimassa oleva jätelaki ei todellakaan kannusta riittävästi vähentämään jätteiden muodostamista ja muodostumista

ja sitten vielä ministerin vastaus kolme minuuttia kiitos
arvoisa puhemies edustaja kiurulle muutama huomio kysyitte jo aiemmin onko tässä riski tällaiseen viennin tai dumppauksen kasvuun meillä on jätesiirtosääntely joka estää tämänkaltaisen toiminnan eli siinä mielessä ei ole huolta

häiriötilanteissa ja siitä on ympäristöministeriössä erillistä säädösvalmistelua käynnissä kiitän edustajia hyvin tällaisesta tasapainoisesta lähetekeskustelusta ja ja monia näkökulmia tuovasta keskustelusta tässä on se julkisten jätehuoltolaitosten näkökulma tässä on yritysten näkökulma esityksessä on haettu parasta mahdollista keskitietä jossa turvataan julkisen toimijan mahdollisuudet myös jatkossa tuo kymmenen prosentin ulosmyyntiraja josta jotkut edustajat puhuivat vastaa aika lailla sitä keskimääräistä nykyistä tilannetta eli se ei muuta radikaalisti ei pienennä mahdollisuutta välittömästi ja tuo siirtymäaika todellakin on pitkä jotta ne kiinteät kulut pystytään kattamaan ja näille isoille investoinneille mitä on tehty saadaan riittävästi käyttöä edustaja torniainen otti tämän kirjanpitoasian esille ja se on markkinapaikan ohella tässä kakkosvaiheessa asia mitä täsmennetään jotta pystytään todentamaan se markkinan

vielä muutama muutama huomio jätteen synnyn ehkäisy tai sen määrän vähentäminen on ehkä sitten paljon isomman

tulos valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa joka on juuri hiljattain uusittu esitetään kymmenkunta toimenpidettä tavoitetta jotka sitten tätä isoa päämäärää ajavat hyvin eteenpäin tämä huoli harvaan asuttujen alueitten palveluista tai sitten just tasapaino pienten yritysten ja suurempien yritysten kesken mitä useampi edustaja pohti oikeastaan pienten yritysten näkökulma on tässä tärkeä jätehuoltopalvelun asiakkaina mutta myös toimijoina juuri tuo toissijainen vastuu missä kunnalla on aina vastuu järjestää se jätehuoltopalvelu myös niillä alueilla toimiville yrityksille missä sitä ei ole tarjolla on erittäin tärkeä palvelu isolle joukolle suomalaisia yrityksiä eri puolilla maata mutta toisaalta sitten tämä mahdollisuus olla toimijana myös jatkossa yhteistyössä niin sen julkisen toimijan kanssa kuin yksityisten toimijoitten kanssa esimerkiksi näissä kuljetuksissa on tärkeä näkökulma ja sen usea edustaja otti esille vielä näistä nyt rajattavista sairaanhoidon ja koulutuksen jätteistä ne siis otetaan pois niin että ne eivät ole enää kuntien yksinoikeus mutta toki nämä kunnalliset laitokset saavat olla siinä kilpailussa mukana tarjoamassa niitä palveluita edelleen ja ei ole niinkään helppo yritysten tulla välttämättä tälle markkinalle uskon että nämä jätelaitokset tulevat näissäkin pärjäämään toki sitten siellä tulee ajastaa nämä rajat kuinka paljon sitä kilpailtua ulosmyyntiä saa olla näillä eväillä valiokunnalla on varmasti hyvät mahdollisuudet käsitellä tämä monipuolisesti ja ja tehdä hyvä mietintö joka sitten auttaa lain toimeenpanoa ja tuo pitkä siirtymäaika takaa sen että mitään radikaalia tässä kentässä ei tule